Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa, mikä on Euroopan parlamentin jäsenten tehtävä. Me edustamme jäsenvaltioitamme, me edustamme äänestäjiämme.

Parhaiten se tapahtuu sillä tavalla, että meillä on suhteellinen vaalitapa ja meillä on selkeä yhteys meidän äänestäjäkuntaamme. Sen vuoksi itse vastustan tämän tyyppistä ajatusta.